Taseer oli yksi niistä harvoista, jotka uskalsivat julkisesti vastustaa Pakistanin jumalanpilkkalakia. Hän oli pyytänyt presidenttiä armahtamaan Asia Bibin, jumalanpilkasta kuolemaantuomitun kristityn naisen, ja myös vieraillut tämän luona vankilassa. Epäoikeudenmukaisuutta vastustavan kansalaisen kohtalo on kova ja julma tämän päivän Pakistanissa. Onko Asia Bibin kohtalo sama, jos hänet armahdetaan, murhataanko hänetkin? Syystä herää kysymys, voiko Pakistanin kaltainen valtio nauttia Euroopan unionin tarjoamista kauppaeduista?